Arvoisa puhemies, viime aikana Euroopan huomio on kiinnittynyt Ukrainaan, mutta on todella hyvä, että tässä keskustelussa muistamme sen, että järkyttävä Syyrian kriisi jatkuu koko ajan. Tänä kiirastorstai iltana monet kristityt ympäri maailmaa kokoontuvat ehtoollisjumalanpalveluksiin, mutta ikävä kyllä Syyriassa Homsissa, Aleppossa ja monissa muissa kaupungeissa kristityt elävät jatkuvan vainon ja kärsimyksen keskellä. Aivan niin kuin täällä kollegat ovat sanoneet, emme väheksy minkään vähemmistön tilannetta, kaikki he tarvitsevat apua. Human Rights Watch on erityisesti kiinnittänyt huomiota siihen, kuinka laajasti Syyrian hallinto tällä hetkellä estää avustustarvikkeiden toimitukset.